välikysymyksen esittämistä varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia jukka gustafsson ja kuusikymmentä muuta edustajaa ovat tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen yksi koulutusleikkausten vaikutuksista kasvuun koulutukselliseen tasa arvoon ja osaamistasoon annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle

suomalaisen yhteiskunnan

on aina erityisesti vaikeina aikoina ollut koulutukseen tutkimukseen ja osaamiseen panostaminen tämän reseptin varassa suomalaisten osaamistaso on menneinä vuosikymmeninä noussut työn tuottavuus on moninkertaistunut ja suomesta on tullut maailmanlaajuisesti tunnustettu korkean osaamisen ja teknologian maa luvun syvän laman aikana päätettiin tukea rakennemuutoksen läpivientiä ja uuden kasvun synnyttämistä panostamalla koulutukseen osaamiseen ja innovaatioihin suomi kävi läpi suuren elinkeinorakenteen muutoksen jossa uutta kasvua alkoi syntyä elektroniikkateollisuuteen korkean teknologian laitteiden ja palveluiden vientiin uuteen kasvuun panostaminen kannatti sillä huonoja taloudellisia aikoja seurasi taloudellisen kasvun ja työllisyyden paranemisen aika edelliset pääministeri kataisen ja stubbin hallitukset joutuivat tekemään isoja säästöjä koulutukseen siksi ennen vaaleja kaikki eri puolueiden puheenjohtajat antoivat lupauksen että enää ei koulutuksesta leikata keskustan puheenjohtaja juha sipilä piti jo viime vaalikauden leikkauksia liian suurina ja sanoi että keskusta ei olisi leikannut näin paljon valitettavasti pääministeri sipilän johtaman hallituksen puolueet pettivät rankasti niin nuorille kuin koko kansallekin antamansa lupauksen söivät sanansa hallitusohjelmassa päätettiin leikata opetuksesta ja tieteestä oajn mukaan kolme miljardia euroa vaalikauden loppuun mennessä varhaiskasvatuksen perusopetuksen ammatillisen koulutuksen sekä korkeakoulujen ja tieteen säästöjen lisäksi opintotuen leikkaukset ja indeksiin sitomatta jättäminen tekesin tutkimus ja kehittämistoiminnan leikkaukset evo rahoituksen pienentäminen sekä indeksikorotusten jäädytykset yhdessä kurjistavat koulutusta hallitus on myös päättänyt vähentää kuntien tehtäviä miljardin euron euron edestä mistä tulee vielä lisäleikkauksia opetukseen toimillaan hallitus romuttaa koulutuksellista tasa arvoa lisää alueellista eriarvoisuutta ja kasvattaa kuilua hyvin ja heikommin pärjäävien välillä hallituksen näkemys varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta pelkkinä kuluerinä joista voidaan loputtomasti säästää on äärimmäisen lyhytnäköinen eikä lainkaan linjassa hallituksen omien koulutuspoliittisten tavoitteiden kanssa suomalaisten osaamistason nostamisesta

laadukas peruskoulu on koulutusjärjestelmämme kivijalka oppimistulokset ovat kansainvälisten tutkimustulostenkin mukaan heikentyneet ja koulujen väliset erot kasvamassa sen vuoksi vastustamme hallituksen esitystä luopua perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen myönnettävistä valtionavustuksista sekä niin tasa arvoavustuksista hallituksen päätösten seurauksena ryhmäkoot ja koulujen väliset erot tulevat kasvamaan tätä emme voi hyväksyä yleissivistävän koulutuksen osalta on myös syytä kysyä miten hallitus aikoo turvata oppilaiden ja opiskelijoiden valinnanvapauden samalla kun se leikkaa voimakkaasti määrärahoja hallitus on esittänyt paikkaavansa leikkauksiaan laajentamalla oppimistapoja siten että se ottaa käyttöön digitaalisia oppimisympäristöjä on tietenkin selvää että on seurattava kehitystä ja oltava osa digitalisaatiota kaikille oppilaille on tarjottava mahdollisuudet tasavertaisiin oppimisympäristöihin ja oppimismateriaaleihin molemmilla kansalliskielillä tämä ei kuitenkaan millään tavoin vähennä pätevien opettajien ja muun henkilökunnan tarvetta oppimisympäristöjä uudistettaessa on myös tärkeätä että se tehdään suunnitelmallisesti ja että opettajille taataan riittävät jatkokoulutusmahdollisuudet ammatillisen koulutuksen leikkaukset vaarantavat vakavalla tavalla ammatillisen koulutuksen ja ammattiosaamisen laadun yleisen jatko opintokelpoisuuden ja nuorisotakuun toteutumisen

hallituksen leikkaukset kurittavat uskomattomalla tavalla myös yliopistoja ja ammattikorkeakouluja suoria leikkauksia korkeakouluille tulee seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa vuosittain tämän lisäksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen indeksikorotukset jäädytetään vaalikauden ajaksi mikä vähentää korkeakoulujen rahoitusta sadallaseitsemälläkymmenellä miljoonalla eurolla vuosittain vaalikauden loppuvuosina

hallitus on päätöksillään tehnyt arvovalinnan sekä absoluuttisina lukuina että opetuksen ja koulutuksen hallinnonalaan suhteutettuina tehdyt leikkauspäätökset ovat aivan liian suuria nyt leikataan uudelta talouskasvulta uusien työpaikkojen synnyltä ja uusilta innovaatioilta siivet suomen taloustilanne on vakava ja tarvitaan toimenpiteitä työllisyyden vahvistamiseksi julkisen talouden tasapainottamiseksi sipilän hallituksen tekemät leikkauspäätökset koulutuksesta tulevat pitkällä aikavälillä suomelle ja suomalaisille erittäin kalliiksi koulutuksen ja tutkimuksen luoma edelläkävijäosaaminen luo sen perustan jolta suomi ponnistaa eteenpäin ja uuteen nousuun edellä olevan perusteella ja suomen perustuslain neljänteenkymmenenteenkolmanteen pykälään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen koulutuksesta ja tutkimuksesta leikkaaminen ei vie suomea uuteen nousuun miksi hallitus on vaarantanut tulevan kasvun leikkaamalla koulutuksesta ja tutkimuksesta hallitus haluaa suomesta koulutuksen osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaan kuinka tämä tehdään kun hallitus leikkaa pysyvästi koulutukselta ja tutkimukselta kolme miljardia euroa vaalikauden loppuun mennessä ja tämän laastariksi tarjotaan vain vain kertaluonteista kolmensadan miljoonan euron kärkihanketta miksi hallituspuolueet vastoin antamiaan vaalilupauksia ottivat arvovalinnakseen koulutuksesta leikkaamisen miksi hallitus vaarantaa koulutuksellista tasa arvoa rapauttamalla varhaiskasvatusta kasvattamalla ryhmäkokoja sekä leikkaamalla perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitetut määrärahat

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan

arvoisa puhemies

tarkastusvirasto pitää hyvänä että hallitusohjelmassa ei ole kahden edellisen vaalikauden tapaan tavoiteltu ennusteita nopeampaa kasvua vaan pohjaksi on otettu arvio julkisen talouden kestävyysvajeesta tämä on realistista ja kertoo vaikutukset mikäli toimenpiteisiin julkisen talouden sopeuttamiseksi ei ryhdytä toisaalta talousnäkymät ovat hyvin epävarmat ja näin ollen ei pidä tuijottaa pelkkiin lukuihin ja laskelmiin tarvitaan tarkkaa seurantaa ja tarvittaessa uusia päätöksiä on selvää että velkaantuminen on taitettava ja kaikkien kaikkien on osallistuttava talkoisiin mutta sopeuttamisen vaikutukset eivät saa liiaksi heikentää jo valmiiksi heikommassa asemassa olevien kansalaisten olosuhteita myöskin isoissa rakenteellisissa muutoksissa kuten sote ja kuntien tehtävien vähentämisessä tulee mennä lähtökohtaisesti kuntalainen edellä vaikka talouden tila on vakava kuntalaisten lähipalvelut on turvattava ja pidettävä huoli että myös ihmiset jotka eivät itse pysty pitämään puoliaan saavat inhimillisen kohtelun ja riittävän toimeentulon välittömien sopeuttamistoimien lisäksi hallitus aikoo toteuttaa rakenteellisia uudistuksia sote uudistuksen kolmen miljardin lisäksi tähän sisältyy yhdellä miljardilla sekä kuntien tehtävien että tehtävien toteuttamista ohjaavien velvoitteiden vähentämistä tätä nyt kunnissa mietitään mistä siellä voidaan palveluita ja ja tehtäviä karsia vai tavoitellaanko sote uudistuksen rinnalla rakenneuudistusta jolla siirretään kunnalta muitakin tehtäviä ja velvoitteita suuremmalle aluehallinnolle jolloin samalla siirretään päätösvalta pois kunnilta onko tällainen odotettavissa ja ja jos on niin miten huolehditaan kuntademokratian toteutumisesta nyt hallitusohjelmassa edellytetään että ministeriössä laaditut ehdotukset tehtävien vähentämisestä ovat yksilöityjä ja perusteltuja sekä sisältävät konkreettiset toimenpiteet

arvoisa puhemies lopuksi vielä sanoisin että tarkastusvirasto on kiinnittänyt huomiota yksityisten investointien matalaan tasoon jokainenhan meistä toivoo että investoinnit lähtisivät liikkeelle mutta tilanne on tällä hetkellä odottava ehkä jopa hälyttävä koska teollisuustuotantoa siirtyy jatkuvasti ulkomaille päättäjiltä ja yrityksiltä vaaditaan nyt viisautta jotta löydämme maahamme kasvu ja investointimahdollisuuksia joiden kautta saamme sadoilletuhansille työttömille työpaikkoja ja jotta jokaisella ikään katsomatta olisi tulevaisuudessakin turvallinen elämä

arvoisa rouva puhemies

arvoisa rouva puhemies suomen taloudessa on tarve merkittäville rakenteellisille uudistuksille edellinen hallitus otti käyttöön julkisen talouden suunnitelman ja se oli kristillisdemokraattien mielestä erittäin tarpeellinen ja kauaskantoinen uudistus tämä tarkoittaa käytännössä että julkista taloutta tarkastellaan kokonaisuutena eli kuntatalous ja valtiontalous mukana samassa tarkastuksessa valtioneuvosto hyväksyi huhtikuun alussa julkisen talouden suunnitelman vuosille kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista suunnitelma oli edellisen vaalikauden viimeinen niin sanottu tekninen julkisen talouden suunnitelma eikä se siten sisältänyt enää uusia päätöksiä mikä sinällään oli valitettavaa koska olisimme jo viime kaudella kipeästi tarvinneet rakenteellisia uudistuksia edellisen vaalikauden hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpano olisi toteutuessaan edesauttanut julkisen talouden vakauttamista ja tukenut myös eu sääntöjen noudattamista uudistukset vaikuttavat vasta pitkällä aikavälillä joten toimeenpano vaalikauden lopussa ei olisi enää muuttanut havaittua vuoden kaksituhattaneljätoista alijäämän kehitystä arvoisa rouva puhemies tätä silmällä pitäen pidämme äärimmäisen tärkeänä että hallitus ja eduskunta kykenevät viemään läpi tarvittavia uudistuksia tällä kaudella näin totesi myös imf eilen antamassaan raportissaan missä he painottivat että julkisen talouden tasapainottamisessa painopisteen pitäisi olla ensisijaisesti pitkän aikavälin paineissa kuten terveys ja sosiaalipalvelujen uudistuksissa

arvoisa rouva puhemies valtiontalouden tarkastusvirasto antoi myönteisen palautteen tämän hallituksen toiminnasta sen johtajuudesta ja sen määrätietoisuudesta sekä valtiontalouden tasapainottamiseksi että myös uudistusten eteenpäinviemiseksi valtiontalouden tarkastusvirasto nosti tässä raportissaan hyvin korkealle sijalle sen että että vakaus ja kasvusopimus on myös suomen osalta nyt rikottu se mistä moitimme eteläisen euroopan maita on suomen osaltakin nyt nyt ikään kuin sellaisessa kulminaatiopisteessä että toimia on tehtävä ja siksi on tärkeää että vaikka saamme kritiikkiä aina siltä sektorilta mihin mitkäkin uudistukset tai tai leikkaukset kohdistuvat niin pystymme niitä tekemään kohteena ovat kaikki suomalaiset ryhmät tai asuinpaikasta tai tulonmuodostuksesta tulonmuodostuksesta riippumatta julkisen talouden alijäämä on yli miinus kolme prosenttia bruttokansantuotteesta ja julkisen talouden velka on ylittämässä sen kuusikymmentä prosenttia joittenkin kriteereitten mukaan jo ylittänytkin joten meidän on pakko tehdä niitä toimia itse niin että saamme jatkossakin päättää omista asioistamme eikä kukaan tule meidän asioistamme sitten ulkopuolelta päättämään tehtävä ei tule olemaan helppo ja toivoisin oppositiolta myös myös ymmärtämystä sillä luulen että silläkin puolella tiedetään ihan oikeasti missä mennään ja ollaan

hallitus joutui jo kovia päätöksiä tekemään luulen että suomea ei saada nousuun ellemme tee sitä yhteistyössä

puhemies otin tässä myöskin varsinaisen puheenvuoron eli varmaan se kaksi minuuttia on sitten sitten aikaa tässä tarkastusviraston raportissa todetaan että vakaus ja kasvusopimuksen korjaava osa ja sen toteutuminen riippuu hyvin pitkälle siitä miten työllisyys ja kasvu kehittyy

lisääntyvä työllisyys tuo kustannuksia ja niihin voidaan käydä kiinni vain sillä että että saadaan uusia työpaikkoja nyt olisikin äärimmäisen tärkeätä että vaikka tässä katsotaan taaksepäin niin me ymmärrämme sen että että edessäpäin ovat ne kysymykset miten vastaamme työllisyyden haasteisiin koska se on ainut keino saada suomen talous nousuun saada verotuloja ja tällä tavalla välttää se että että tässä budjettitasapainossa

nyt

erilliskertomus on erinomaisen tärkeä perusasiakirja sen ymmärtämiseksi mitä julkisessa taloudessa tapahtuu miten sitä valvotaan ja mitkä ovat sitten uuteen eu järjestelmään liittyvät sitoumuksemme tämä raportti hyvin kuvaa sen kehikon jossa päätöksiä tehdään ja samalla se tulee tahtomattaan kuvanneeksi myös tämän kehikon ongelmat kehikko on erinomaisen hyvä olosuhteissa joissa talous kasvaa ja julkinen talous on terve tässä mukana olevat euroopan unionin valvontajärjestelmät osaltaan pitävät siitä huolta että siitä terveestä kasvu urasta ei pääse pois ilman että se tulee riittävällä tarkkuudella noteerattua ja joutuu omaa toimintaansa selittämään muille muille maille ja näiden kollegoille sitten tämä vastaa erittäin huonosti siihen kysymykseen että kun ollaan vaikeuksissa niin mitäs sitten tehdään tässä kehikossa joka hyvin käy ilmi on tämmöinen saksalainen kuriajattelu taustalla että pannaan pykäliä riittävä määrä ja kun ne pykälät ovat olemassa niin sitten julkinen talous tulee kohdallensa tämä ei kuitenkaan vastaa siihen kysymykseen mitkä ovat nämä kustannukset kun tätä kuria käytetään ja kuinka syvälle joudutaan menemään kun näitä kovia päätöksiä alijäämien kuromiseksi tehdään tästä olemme saaneet pitkään hyvin esimerkkejä erityisesti kreikan tapauksesta tätä kautta tullaan siihen näkökohtaan jonka edustaja myller aiheellisesti ja oikein nosti esille joka on kasvun näkymä julkisen talouden menestyksen ehto on kuitenkin toimiva talous terve talouskasvu korkea työllisyysaste työllisyyden paraneminen vaikeuksissa ja kaikki politiikka mikä tähän liittyy tältä osin tämä viraston kertomus ei tietenkään anna minkäänlaista osviittaa siitä mitä pitäisi tehdä se antaa sen mekaanisen kehikon miten alijäämiä eri muodoissa ovat ne sitten rakenteellisia tai budjettitalouteen liittyviä arvioidaan ja missä vaiheessa erilaiset sanktiomahdollisuudet käynnistyvät ja millaisia selvityksiä joudutaan antamaan mutta sitä kysymystä tämä ei ratkaise miten miten toimia kasvun käynnistämiseksi tämä raportti edes tunnusta sitä että eräin osin nämä julkisen talouden alijäämärajoitteet ja nämä menettelyt voivat olla ongelmallisia kasvun aikaansaannin kannalta joudutaan kuristamaan niin paljon että se myöhentää kasvun mahdollisuuksia kun edustaja kalmari oli tässä huolissaan tästä tilanteesta ja ja toi sen ajankohtaiseen poliittiseen keskusteluun niin täytyy kuitenkin sanoa niin että onneksi kaikkia näitä keskustan viime vaihtoehtobudjetin esityksiä ja ja niitä lausumia joiden puolesta äänestitte vielä viime joulukuussa ei toteutettu koska tämä alijäämä tietenkin olisi moninkertainen siihen nähden mitä se nyt on jos nämä kaikki ehdotukset olisi toteutettu mutta iloitsen siitä että edustaja kalmari on huomannut alijäämärajoitteet ovat olemassa sitten palaan tähän kasvunäkymään talouspolitiikan keskustelun kannalta on myös valitettavaa että tästä raportista ei löydy sanaa vienti sekin kuvaa talouspolitiikan ajattelua aika lailla tämä tarkastelee staattisesti annettuja talouslukuja ei ota huomioon kasvunäkymää eikä se tietysti viraston tehtävä olekaan mutta poliittisen päätöksentekijän maan hallituksen talouden isosta linjasta ja meidän selviytymisestä vastuullisen täytyy miettiä miten kasvua tehdään ja miten työllisyydestä huolehditaan miten saadaan työttömät töihin miten passiivisten työmarkkina työttömyysturvaetuuksien saajat saadaan aktiivisella rahan käytöllä mieluummin töihin kuin kuin jatkamaan passiivisten etujen käyttäjänä ja ja kun tästä puuttuu viennin näkökulma niin minä sanon että tästä puuttuu aika paljon se on myös ajankohtaisen talouspolitiikan suuri ongelma että jostain kumman syystä vaikka me aika ajoin sanomme että maa elää viennistä kun katsotaan mitä talouspolitiikan lääkkeitä meille tarjotaan ja mitä pitäisi päättää tämä viennin näkökulma unohtuu myös tässä ajankohtaisessa keskustelussa eli jos tämä viennin rakenne ei monipuolistu jo jo lyhyellä aikavälillä ja jos viennin kustannuksia ei kyetä helpottamaan niin kaikki tämä muu muu muodostuu entistä suuremmaksi taakaksi sitten tullaan ajankohtaiseen keskusteluun ikävä kyllä siinä keskustelussa jota tälläkin hetkellä käydään ei ole näitä viennin kustannusten helpottamisen elementtejä mukana ei siellä puhuta väylämaksuista ei siellä puhuta ratamaksuista ei siellä puhuta teollisuuden energiaverotuksesta ei mistään näistä elementeistä ja jos me emme tähän herää että vienti on se joka tällä hetkellä vaatii meidän kaikkien yhteisen huomion ja ponnistelun niin sitten nämä toimet kyllä jäävät aika lailla vajaiksi kun sdpn puheenjohtaja rinne puhui ennen vaaleja vientivetoisesta talouskasvusta niin huomasin että osa kuulijoista sanoi että tämähän on on jo tuttua että eihän tässä ole mitään uutta puhutaan jostain muusta mutta tässä se on että jos se vienti ei vedä ja jos viennin kustannukset ovat liian suuret niin se ei tietenkään vedä ja sortimentti on väärä niin ei ole mitä myydä millään kustannustasolla tämä on mielestäni meidän ydinongelma jos tähän emme vastaa niin nämä tarkastusviraston erilliskertomukset tulevat synkemmiksi kerta kerran jälkeen ja vaikka tätä kuinka pyöritetään ja vaikka siihen kuinka otetaan kuntatalous mukaan niin se ei muuta tätä perusasiaa talouden toimeliaisuudesta kasvusta viennin merkityksestä siinä ja korkean työllisyysasteen tärkeydestä

tuottotasoa nostaa ja pitää aina miettiä kun valtion olemassa olevaa varallisuutta muutetaan uuteen muotoon onko se uusi mitä tehdään jollain todennäköisyydellä yhtä tuottavaa kuin se vanha on toivon että tämä varoituksen sana pysyy mielessä kun ajankohtaisia päätöksiä tehdään valtion nykyisen omaisuuden myynnistä ja myös sitten tuottotasojen nostamisesta ei niin etteikö siellä taseen puolella ole uudelleenarvioinnin tarvetta ja jatkuvan arvioinnin tarvetta mutta kannattaa katsoa että emme johda itseämme harhaan jos se olemassa oleva omaisuus tuottaa ja tuottaa aika hyvin niin pitää olla korkea vaade sille kun sitä muutetaan uuteen muotoon että sieltäkin tuottoja tulee edes keskipitkällä aikavälillä

arvoisa rouva hallituskauteen keskustalla oli aina vaihtoehto mistä olisimme säästäneet mutta siitä asiasta olen edustaja heinäluoman ja ja edustaja myllerin kanssa täsmälleen samaa mieltä että vain kasvulla pääsemme tästä eteenpäin siksi hallitusohjelmassa oli selkeät kärkihankkeet ja panostukset minkä avulla saamme työtä ja toimeentuloa hyvä esimerkki on se että aiomme saada viisitoista miljoonaa kuutiota puuta liikkeelle ja siitä syntymään uusia työpaikkoja ja uusia rahavirtoja yksikkötyökustannukset ovat yksi keskeisimpiä kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä ja niihin yritettiin yhteiskuntasopimuksen voimin osana yhteiskuntasopimusta saada ratkaisua kun syntynyt hallitus joutui tekemään sen mitä miehen on tehtävä kun kun muuten ei ratkaisua synny energia on tärkeä kustannustekijä meidän kilpailukyvyssämme siitäkin on hallitusohjelmassa kirjoitettu esimerkiksi siten että että päästökaupan seurauksia teollisuuteen kompensoidaan ja on monia muita tekijöitä joilla yritämme saada meidän kilpailukykyämme parannettua

on aihetta antaa ja jakaa kiitoksia niin se on syytä tehdä ensimmäisen kiitoksen jaan valtiontalouden tarkastusvirastolle varmaan monia muitakin kansanedustajia on heidän toimeksiannostaan haastateltu tarkastusvirasto suorittaa oman toimintansa ulkoista arviointia miten heidän tehtävänsä arvioidaan ja miten sen nähdään onnistuneen tässä yhteydessä haluan myöskin todeta sen että valtiontalouden tarkastusvirasto palvelee kansanedustajia hyvin ja tavallaan tästä näkökulmasta jonka edustaja heinäluoma otti esille on raporteissa tietysti puutteensa jotka johtuvat taas muista syistä sitten se toinen kiitos tulee edustaja heinäluomalle on on harmi että täällä on tämänkin verran vähän nyt edustajia paikalla kun edustaja heinäluoma erinomaisen arvokkaalla ja ja syvällisellä tavalla tarkasteli

arvoisa puhemies vaikka täällä salissa nyt ei montaa kansanedustajaa ole niin uskon että kuitenkin eero heinäluoman ansiokas puhe leviää tästä minun mielestäni edustaja heinäluoma otti tärkeän asian esille nimenomaan tämän vientiteollisuuden kilpailukyvyn ja ylipäänsäkin suomen viennin osuuden meidän kansantaloudestamme se on merkittävä se on erittäin merkittävä meidän viennin rakenne on suhteellisen kapealla mutta sitten tämä vientiin liittyvä alihankintatoiminta on erittäin laajaa tämä puuttuu tästä raportista se on valitettavaa koska meidän pitäisi puhua enemmän kaikista niistä keinoista joilla me pystymme tässä eurojärjestelmässä mukana ollessamme parantamaan vientiteollisuuden kilpailukykyä mikäli ei sitten lähdetä eurojärjestelmästä nämä toimet mitä heinäluomakin tässä luetteli ovat tärkeitä asioita mutta sitten erityisen tärkeä myöskin se on tässä rimpsussa mukana on yhteiskuntasopimus joka meiltä jäi nyt tekemättä toivon että se vielä tulisi mutta hallitus on tehnyt sitten omia toimenpiteitään myös tältä

arvoisa puhemies pahaa pelkään että nyt ei olla tekemässä mitään yhteiskuntasopimusta eikä olla tekemässä edes mitään työmarkkinasopimusta vaan jotain ihan uutta viritystä ja pahaa pelkään että tämä yleinen puhe palkkojen viiden prosentin laskusta ei ole ratkaisu meidän ongelmiimme tapasin saha alan ihmisiä jotka ovat erittäin kovissa vaikeuksissa he kertoivat oman kustannusrakenteensa seitsemänkymmentäviisi prosenttia on puun hinta seitsemänkymmentäviisi prosenttia on puun hinta palkkakustannukset siellä sahalla olivat tällä yrittäjällä kahdeksan prosenttia nyt jos sitä kahdeksaa prosenttia lasketaan viidellä prosentilla niin ollaan tilanteessa jossa lopputuotteen hinta laskee nolla pilkku neljä prosenttia siis tätä viennin hätää ei aidosti ole ymmärretty ja nämä ajatellut toimet toimet kohdentuvat tavalla jolla ne eivät tule tätä ratkaisemaan jos meillä on paperitehdas jossa on kuusi tai tämä sama kahdeksan prosenttia työvoimakustannusten arvo niin sen lopputuotteen hinnanlasku on

arvoisa puhemies se on aivan totta ettei tätä tätä viittä prosenttia oteta palkoista jos puhutaan työvoimasektorista kysymys on enemmänkin siitä

kuinka paljon me teemme töitä minun mielestäni palkkataso suomessa on meidän kustannustasoon nähden balanssissa ja bruttoansioita ei ole syytä laskea mutta ehkä työn tekemistä pikkuisen kasvattaa mutta tähän vaikuttavat aivan oikein nämä teollisuuden raaka ainekustannukset hyvin merkittävästi ja sen lisäksi logistiikkakustannukset ja monet muut vientiteollisuuteen kohdistuvat kustannukset mutta edelleen olen kyllä sitä mieltä että tässä tilanteessa me olisimme ennen vanhaan meidän vientiteollisuuden ongelma on nimenomaan eurojärjestelmässä mukanaolo ja kilpailukyky tässä järjestelmässä mukana ollessa edellyttää sitten sisäisen devalvaation toimia ja ne ovat sitten monennäköisiä toimia ja ja mikäli se ei ole esimerkiksi työvoimakustannusten kokonaistason laskemista niin se on pikkuisen enemmän duunin tekemistä

puhemies jos puhutaan tästä sisäisestä devalvaatiosta eikö nyt olisi loogista että hallitus tekisi toimia jotka suoraan alentaisivat tämän vientiteollisuuden kustannuksia eikö se ole se looginen vastaus eli siis niitä kustannuksia jotka kohdistuvat vientiteollisuuteen silloin puhutaan väylämaksuista silloin puhutaan ratamaksuista vrn osalta ja sitten puhutaan teollisuuden energiaverosta eikö se pitäisi tuoda nyt ruotsin tasolle ja ottaa samat kilpailuolosuhteet ja ne vaikuttaisivat suoraan sinne

nimenomaan vientiteollisuuden ja kokonaisuutena teollisuuden arvo suomen kansantaloudelle ei ole vähentynyt millään tavalla päinvastoin tässä tilanteessa hyvinkin paljon korostunut näitä toimenpiteitä jotka parantavat meidän teollisuuden kilpailukykyä tehdään yksi iso tekijä on tietysti nämä väylämaksut jotka on on puolitettu mutta käytännössä se tarkoittaa sitä että se on merkittävä kuluerä nimenomaan vientiteollisuudelle ja kotkan satamassa esimerkiksi se tarkoittaa sitten transitoliikenteessä sitä että baltia on paljon edullisempi kuin suomi ja me menetämme sitäkin kautta kautta tuloja mitä näihin väylämaksuihin tulee olen henkilökohtaisesti itse sitä mieltä että kokonaisuutena valtio voittaisi enemmän kuin se tulon vähennys olisi siitä näistä asioista pitäisi keskustella ja ja yhdessä miettiä miten me parannamme vientiteollisuuden toimintaedellytyksiä minä ajattelisin niin että siinä keskustelussa pitäisi olla sitten myös työmarkkinajärjestöt hallituksen

tämä keskustelu tästä valtiontalouden tarkastusviraston raportista on karannut kyllä vähän kummallisille teille kun edustaja heinäluomakin täällä tukin hintaa epäili vähän jäi semmoinen maku suuhun että olisi tukin hinnassa vika minkä tautta tässä maassa menee huonosti puukaupassa vain juttu on niin että sekä kuitupuulla että tukkipuulla molemmilla on kohtalonyhteys ja se koko paletti kun toimii on vähän väärin tarkastella yhtä kohtaa siitä jos ei huomioi koko kokonaisuutta mutta tässä tilanteessa nyt kun tästä asiasta suomen talouden tilanteesta keskustellaan viittaan valtiomies juho kusti paasikiven aikanaan luomaan lauseeseen

kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen ja tosiasiahan on se että me olemme liian kallis valtio tuottamaan erilaisia tuotteita tuonne maailmalle kilpailijat ovat menneet meistä ohi sen kertovat tilastot karusti kaikki muu on mielestäni enempi tai vähempi viisastelua

arvoisa rouva puhemies tässä puun hinnan jakautumiseen tulikin jo selitystä mutta kustannusrakenteeseen vientiteollisuudessa vaikuttavat erittäin paljon myös normit ja on harhaa ajatella että meidän vientimme olisi pelkästään valtavien suurten yksiköitten vientiä nykypäivänä vienti koostuu

kollegoita arvokkaista huomioista totean kuitenkin tästä puun hinnasta että oletan että tämä yrittäjän kertomus oli oikea eli puun hinta hänen sahallaan on seitsemänkymmentäviisi prosenttia kustannuksista sitä edustaja hoskosen edellinen puheenvuoro ei kumoa nyt jos halutaan vaikuttaa siihen miten hän pystyy sitä puuta viemään maailmanmarkkinoille niin kai se on niin että täytyy puhua kaikista kustannuksista ei voi ajatella että puhutaan niistä palkoista niin kuin edustaja kalmari tekee ja sanoo että palkat ovat ongelma kun ne ovat kahdeksan prosenttia tässä yrityksessä kustannuksista puun hinnasta ei saa puhua koska puun omistaja ei tykkää

joo mutta minä huomaan että tämä puun hinnasta puhuminen jotenkin arvon keskustalaisia erityisesti korpeaa se on semmoinen pyhä lehmä että kun puun hinnasta puhuu niin se on melkein jo perusoikeuksien ylimmällä oksalla olemassa ja tulee hyvin vaivautuneita ilmeitä täytyy olla rohkeus katsoa sen viennin ongelmia missä ne todellisuudessa ovat ja puuttua niihin kaikkiin minä olen muutamia lääkkeitä tässä esittänyt

puhemies puun hintahan määräytyy isojen ostajien hinnanmuodostuksen perusteella ja puun kokonaishinta on pysynyt samalla tasolla kaksikymmentä vuotta reaalihinta kaksikymmentä vuotta suunnilleen samalla tasolla mutta sitä jakautuuko tukkipuun hinta ja kuitupuun hinta samoin voitte kysyä metsäteollisuus ryltä
jatketaan puhujalistaa

muutamia huomioita tästä erinomaisesta raportista joka todella on kansiaan myöten hyvin mielenkiintoisen näköinen asiakirja tässä raportissahan todetaan aivan oikein että tarkastusvirasto pitää hyvänä julkisen talouden kokonaisuuden ohjauksen tiivistymistä ja toinen asia on että samalla virasto kiinnittää huomiota pääministeri sipilän

toimeenpano näkyy hyvin selvästi on toivottavaa että nyt kun suomella on tämä kymmenen miljardin euron tavoite vahvistaa tätä julkista taloutta tulevina vuosina se on pitkän ajan tavoite jos sitä tarkastellaan vaikka nyt tämän päivän puukauppojen kautta tai jonkun muun asian kautta niin kylmä tosiasia kuitenkin on se että iso laiva kääntyy hitaasti meidän on huolehdittava viennistä kun kylmä tosiasia on yli puolet suomen bruttokansantuotteesta tulee viennistä se on kylmä tosiasia kun kaikissa rahoissa lasketaan totta kai siinä voidaan eri laskentatapoja tehdä mutta ilman vientiä tämä maa kuihtuu tästä johtuen se tuottavuushyppy johon juha sipilän hallitus tähtää on äärimmäisen tärkeä muistamme vuoden yhdeksänkymmentäyksi kun esko ahon hallitus aloitti silloin meillä oli liian kova markka se piti ensin devalvoida ja sitten päästää kellumaan yhteisvaikutus valuuttakurssien valuuttakurssien alenemaan oli noin neljäkymmentä prosenttia se tilanne oli silloin kamala silloin oli kovat lääkkeet mutta nyt meillä tätä d pilleriä ei enää ole toivon että tämä tosiasia tunnustetaan jos meillä olisi devalvointimahdollisuus ollut tässä maassa pitäähän meidän itsellemme olla rehellisiä ja tämä tunnustaa me varmaan jo käyttäneet enää se ei ole mahdollista meidän on tehtävä se paljon puhuttu sisäinen devalvaatio tämä keskustelu olisi pitänyt käydä silloin kun suomi liittyi euroon sen keskustelun käyminen on vähän turhaa nyt silloin kun suomi liittyi euroon vuoden kaksituhattakaksi alusta tämä olisi pitänyt ottaa huomioon mutta siitä ei silloin saanut edes keskustella jostakin syystä mutta nyt me elämme tätä asiaa joka tapauksessa tästä eteenpäin reaaliajassa ja miten me tämän urakan selvitämme se on meistä itsestämme kiinni eikä kenestäkään muusta

arvoisa puhemies tässä valtiontalouden tarkastusviraston raportissa on myös eräs mielenkiintoinen kohta siinä sanotaan että

suomen julkisen sektorin kokonaismenot ovat kasvaneet huomattavasti vähemmän kuin menosäännön asettama kasvuvauhti olisi sallinut ja nythän me olemme kuulleet pitkän aikaa nimenomaan julkisen sektorin syyllistämistä siellä pienipalkkaiset hoitajat saavat liian paljon palkkaa sieltä täytyy näitä säästöjä saada mutta tämä on erittäin hyvä huomio ajatellen sitä miten me puolustamme suomalaista pohjoismaista hyvinvointimallia ja ja pidämme huolen siitä että että julkinen sektori on se joka tarjoaa ja tuottaa palveluja ja tekee sen tehokkaasti todellakin emme me myöskään tätä asiaa pysty saamaan kuntoon eli saamaan rahaa sinne julkiselle sektorille ellei vienti vedä tässä on käyty erityisesti

tähän vielä sen asian että kun me tavoittelemme tätä viiden prosentin laskua palkkakustannuksissa olisi syytä miettiä miten paljon enemmän saisimme aikaan jos parantaisimme työolosuhteita lisäisimme työtyytyväisyyttä tekisimme asioita oikealla tavalla joissakin vientiyrityksissä on esimerkiksi päästy todella aallonpohjalta globaaliksi johtajaksi sillä että on otettu työntekijät mukaan mukaan pohtimaan sitä miten saadaan paremmin tehtyä asiat miten saadaan innovaatioita lisättyä ja ja tätä kautta sitten sitten vientiä parannettua tämä olisi myös se kaikkein paras sisäisen sisäisen devalvaation malli jolla luotaisiin kilpailukykyä ja ja myöskin sitten näitä kasvun edellytyksiä suomalaiselle teollisuudelle arvoisa rouva

puhemies nyt täytyy todellakin pystyä tekemään kunnollinen arvio siitä mihin mitkäkin asiat vaikuttavat tällä hetkellä vähän hosutaan sinne ja tänne otetaan ehdotuksia hyllyltä eikä tiedetä yhtään mitä vaikutuksia niillä on eli eli tämä vaikutusten arviointi pitäisi pitäisi välttämättömästi tehdä se että me lisäämme työaikaa tilanteessa jossa meillä on neljäsataatuhatta työtöntä ei ehkä ratkaise tätä kysymystä ei myöskään se että vähennetään palkkaa tilanteessa jossa meillä ei ole kotimaista kulutuskysyntää kyllä sen tuloksen haun pitää sieltä yrityksistä lähteä

arvoisa on kehuttu tätä raporttia ja ansiosta

sieltä raportista kuitenkin esille vielä yhden asian joka ansaitsee kyllä eduskunnassakin huolellisemman tarkastelun ja se koskee raportin ajatusta siitä että pitäisi vielä verotuskin ottaa tähän kehyssääntöön mukaan palaan tähän esittämääni teoriaan saksalaisesta kuriajattelusta jos todella kuvitellaan että talouden kaikki elementit menoista tuloihin voidaan laittaa johonkin viiden vuoden sääntelykehikkoon muuttaa sitten ilman että siinä toisessa tehdään jotain muutoksia toisin sanoen niin että veroja ei saa laskea ilman että menoja lasketaan tai että verot pitää laittaa myös näiden näiden veropoikkeusten osalta kehyssääntelyyn niin jään kyllä kysymään että näinköhän me tästä nyt sitten toinen toisemme työllistämme ja kansakunta vaurastuu eli on myös riski että tämä sääntely viedään ylitse se meidän pääkysymyksemme siellä on tästä täällä on ainakin jossain määrin puhuttukin mistä ne uudet työpaikat tulevat ja miten voidaan vanhoja työpaikkoja säilyttää ja kun edustaja viennin osuudesta kansantuotteessa niin pahaa pelkään että ellei nyt ole tapahtunut dramaattista muutosta viime päivinä niin vienti on noin neljäkymmentä prosenttia meidän kansantuotteestamme no nettoa ei kannata laskea tässä yhteydessä sen takia että jos sitä kuuttakymmentä prosenttia voimakkaasti kuristetaan mihin edustaja myller viittasi niin lopputulos on lisääntyvä työttömyys ne maat ovat eri asia joissa vienti on kahdeksankymmentä prosenttia kansantuotteesta ne voivat kyllä kuristaakin kansalaisia huoletta tai lähes huoletta koska sitten se vienti lähtee vetämään mutta sitä reittiä meillä ikävä kyllä ei ole käytössä että me kuristamme tämän kotimarkkinasektorin ja sillä ei olisi työllisyysvaikutuksia se lopputulos on no kyllä viiden prosentin palkka ale on tietenkin pois kaupan ostovoimasta esimerkiksi väistämättä niin kuin

puhemies jos jotain myönteistä nyt tästä viennistäkin edustaja heinäluoma puhutaan niin todetaan että tammi heinäkuulla kauppatase oli ylijäämäinen tuommoiset viisisataa miljoonaa ja juuri metsä ja metalliteollisuudessa on pientä valoisuutta näkynyt mutta yhdyn myös siihen että vienti on kaiken a ja o mutta sen verran yrittäjänä kanssa tiedän että tämän päivän yrittäjät miettivät niin kuin edustaja gustafssonin kanssa olimme siellä yrittäjäpäivillä että pitäisi löytää niitä tuotteita tai palveluita mitä me täällä tuotamme ja pystyisimme viemään ja tiedän että se ei ole mikään helppo yhtälö mutta sielläkin kävi ilmi että jostain ihan sanotaan niin kuin hullunpäiväisestä saattaa tulla mahtava vientituote että toivotaan nyt että pientä valoisuutta on näköpiirissä ja täytyy myös todeta että että hallituksia menee ja tulee ja jokainen on tehnyt virheitä ja jokaisella hallituksella olisi ollut mahdollisuus tehdä sitten niitä niitä asioita mitä nykyinen hallitus ei tee ja päinvastoin mutta eiköhän yhteispelillä tässä sitten jonkinlainen tulos taas saada

edustaja mäkipäällä oli erinomainen puheenvuoro niin kuin monella muullakin täällä mutta siinä viitattiin erityisesti tähän merkitykseen mikä on yrittäjien toiminnalla mitä tulee kauppataseen paranemiseen niin ikävä kyllä se on parantunut sitä kautta että tuonti on vähentynyt ei sen takia että vienti olisi lisääntynyt tämä tuonnin vähentyminen ei siis vielä meitä tule pelastamaan pelastamaan mutta sitten tähän mitä voidaan tehdä paremmin tässä mielestäni riski onkin että tämän hallituksen yhteiskuntasopimushankkeen jossa en yhteiskuntaa kuin sopimustakaan joku hanke se on muttei kumpikaan näistä huono puoli on on että se vie nyt keskustelun tähän viiden prosentin palkanalennukseen eikä niihin keinoihin mihin edustaja mäkipää oikein kiinnitti huomiota eli mitä voitaisiin tehdä siellä työpaikoilla ihmisten osaamisen vapauttamisessa ja yrittäjien ja työntekijöiden yhdessä tekemisessä otan kaksi esimerkkiä tältä alueelta tuottavuuteen liittyen ne molemmat tulevat julkiselta sektorilta tällä kertaa ja ne tulevat espoon kaupungista viime viikolla kerrottiin että matinkylän terveyskeskuksen ylilääkäri oli organisoinut siellä terveyskeskuksessa työt uudella tavalla ja kun oli tullut paljon huomautuksia siitä että määräajat eivät toteudu ja vastaanotolle ei pääse pääse niin hän pystyi yli puolittamaan jonotusajan pelkästään organisoimalla työn uudelleen ja henkilökunnan mukaan jos muistan oikein niin ollaan tilanteessa että seitsemässä päivässä pääsee vastaanotolle kiireettömissä tapauksissa kukaan ei mene sinne matinkylän terveyskeskukseen kysymään miten tämä tehtiin ja ja siirtämään sitä muualle vaan kaikki puhuvat että leikataan hoitajien palkkaa viisi prosenttia toinen esimerkki myös espoosta joka oli tämän päivän lehdessä espoo on lyhentänyt toimeentulotukijononsa kokonaan pois kun espoo sai ennen huomautuksia siitä että ei viikon määräajassa tule toimeentulotukipäätöstä nyt espoo on tilanteessa että kahdessa päivässä tulee päätös siis kahdessa päivässä kenenkään selkänahasta pois kannattaisiko mennä katsomaan näitä eikä tarjota palkka alennuksia espoolaisille